Tämä on vastuutonta ja rikkoo unionin omaa sääntöä EU budjetin tulo ja menopuolen tasapainosta. Jos uusia tulonlähteitä ei löydy, laina maksetaan takaisin korotetuilla EUn jäsenmaksuilla. Kuten sosialisteilla on tapana, ongelmat siirretään tulevien hallitusten syliin. Vain tämän yhden kriisin lainaa tullaan maksamaan vuosikymmenten ajan. Uusia tulee taatusti. Koronaelpymispaketin voi vielä peruuttaa. Palataan sääntöjen noudattamisen tielle.